lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenestoinen yhdeksättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös

keskustelu asiasta jatkuu ministeri mattila viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen taustalla on huoli suomen kilpailukyvystä ja työllisyydestä sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta on hienoa että meillä on osoittaa useita toimia tilanteen korjaamiseksi ja erityisesti kilpailukyvyn edistämiseksi suurimmat euromääräiset muutokset sosiaali ja terveysministeriön budjetissa johtuvat kilpailukykysopimuksesta joka tuo muutoksia muun muassa työnantajien sosiaaliturvamaksuun sekä yhdenmukaistaa työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja kilpailukykysopimuksen mukaisesti kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan nolla pilkku yhdeksälläkymmenelläneljällä prosenttiyksiköllä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mikä lisää valtion rahoitusosuutta seitsemänsataakuusi miljoonaa euroa samalla euromäärällä alennetaan palkansaajien ja yrittäjien sairaanhoitovakuutuksen sairaanhoitomaksua ja nostetaan työtulovakuutuksen päivärahamaksua lisäksi työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja yhdenmukaistetaan ja tämän seurauksena palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun tuotto nousee ja valtion rahoitusosuus peruspäivärahasta laskee palkansaajan aikuiskoulutustuen perusosan rahoitus siirretään työttömyysvakuutusrahaston tuotoilla katettavaksi tuotoilla katettavaksi lisäksi aikuiskoulutuksen enimmäispituus lyhenee viiteentoista kuukauteen ja perusosa alenee viisitoista prosenttia valtio rahoittaa edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen kilpailukykysopimuksen maksukorotusten vaikutuksia kompensoidaan pienituloisille palkansaajille tätä varten on valtion osuuteen sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin varattu kolmekymmentä miljoonaa euroa ja tämä kompensaatiomalli valmistetaan täydentävään talousarvioehdotukseen

arvoisa puhemies budjetissa on tarjota myös ratkaisua ja laajalti kannatettuja muutoksia työllisyyteen ikääntyneiden kertaluontoinen eläketuki joka kohdennetaan yli kuusikymmentä vuotiaille pitkäaikaistyöttömille niin sanottu lex lindström on osoitus siitä että vaikeassa tilanteessa olevia eläkeiän kynnyksellä olevia ihmisiä on kuultu ja löydetty vaihtoehto toisena muutoksena on työttömyysturvan uudistaminen aktivoivampaan aktivoivampaan ja työllistymistä tukevaan suuntaan muuttamalla palkkatuen ja starttirahan rahoitusta siten että niitä rahoitetaan osittain työttömyysetuusmäärärahoista kyseessä on kaksivuotinen kokeilu jossa palkkatuen ja starttirahan perusosaa vastaava rahoitusosuus siirretään työ ja elinkeinoministeriöstä sosiaali ja terveysministeriöön kokeiluun liittyen työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevien kulukorvaus poistetaan mikä säästää valtion menoja noin kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa samalla kulukorvausta ryhdytään maksamaan työkokeilun ajalta ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille lisää valtion kustannuksia seitsemän miljoonaa euroa muutoksista saatavalla säästöllä lisätään palkkatukea saavien lukumäärää näiden lisäksi matka avustus ja ja muuttokustannusten korvaus yhdistetään liikkuvuusavustukseksi hallitus toteuttaa kärkihankkeillaan uraauurtavia kokeiluja ja näistä mainittakoon erityisesti perustulokokeilu erittäin tärkeä kokonaisuus on myös osatyökykyisille tie työelämään kärkihanke jonka tavoitteena on osatyökykyisten ihmisten jatkaminen työelämässä tai työllistyminen avoimille työmarkkinoille arvoisa puhemies tämä hallitus on myös käärinyt hihat kannustinloukkujen purkamiseksi nuorten kuntoutusraha ja nuorille maksettavan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusraha korotetaan takuueläkkeen tasolle naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasataan työnantajalle maksettavalla euron kertakorvauksella tuki maksettaisiin kaikille työnantajille jotka maksavat työsopimuksen tai työ taikka virkaehtosopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana kertakorvauksen tarkoituksena on paitsi tasata naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia kustannuksia myös osaltaan tukea suomen kilpailukykyä edistämällä naisvaltaisten yritysten työllistämistä vaikeina aikoina on tehtävä vaikeita päätöksiä julkisen talouden suunnitelman mukaisesti lääkekorvauksista säästetään satakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta ja valtionosuus tästä on kuusikymmentä miljoonaa toimenpiteillä voidaan lisätä lääkkeiden hintakilpailua vähentää lääkehävikkiä vähentää lääkehävikkiä ja edistää rationaalista lääkehoitoa sairaus ja kuntoutusrahojen tulorajoja ja korvausastetta alennetaan ylimmissä tulorajoissa indeksitarkistuksia kansaneläkeindeksiin ja kuluttajaindeksiin sidotuissa etuuksissa ei tehdä lisäksi kansaneläkeindeksin pistelukua alennetaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista näin toteutetaan pääosin julkisen talouden suunnitelmassa päätetty säästö säästöt koskevat muun muassa kansaneläkettä työttömyysturvaa asumistukia ja lapsilisiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kyllä voin arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies me olemme täällä eduskunnassa keskustelleet vakavasta asiasta eriarvoistumisen kasvusta ja lisääntymisestä yhteiskunnassamme pääministeriltä emme saaneet vielä vastausta siihen millä tavalla hallitus aikoo nyt tarttua tähän todella polttavaan yhteiskunnalliseen kysymykseen toivon että nyt uusi sosiaali ja terveysministeri mattila antaisi meille vastauksen ja valoa siihen että tätä eriarvoistumisen kehitystä voitaisiin taittaa ja katkaista nimittäin nyt tässä käsillä olevassa budjetissa arvoisa ministeri leikataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä paljon sairastavilta eläkeläisiltä opiskelijoilta ja työttömiltä ja samaan aikaan annetaan verohelpotuksia suurituloisille voitteko tämän hyväksyä arvoisa ministeri pyydän teiltä vastausta miten tämä kehitys teidän mielestänne tulisi katkaista ja miten voisimme todellisuudessa auttaa niitä ihmisiä jotka sitä apua tarvitsevat

arvoisa puhemies menestystä ministeri mattilalle vaativaan tehtävään teidän salkussanne ensi vuoden budjetissakin tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita eikä vähimmässä määrin merkityksetön ole tuo perustulokokeilu jota voidaan pitää historiallisena ja myös kansainvälisesti hyvin kiinnostavana olen ilahtunut siitä että se on saatu ripeällä aikataululla toteutettua toivottavasti jonain päivänä se laajenee laajemmaksi kokeiluksi ja ja jos tulokset osoittautuvat hyviksi niin voimme käydä vielä perusteellisen keskustelun koko suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän pohjasta niin ikään tuo kertakorvausasia on myös hyvä asia tasaamaan naisten asemaa työelämässä mutta ministeri siitä haluan kantaa huolta että te kävitte läpi että kansaneläkeindekseihin kohdistuu nyt se käy hankaloittamaan niiden ihmisten elämää jotka elävät perusturvalla tavalla tai toisella sitten on on tulossa kolmenkymmenen miljoonan kompensaatio joka kohdistuu heille joiden tulot ovat pieniä ikään kuin tämän veronalennuksen tueksi mutta entäpä nämä ihmiset jotka elävät nyt pelkästään sosiaaliturvan varassa miten heitä tuetaan

puhemies valiokunnassa on kuultu jo laajasti asiantuntijoita liittyen valtion talousarvioesitykseen myös stmn osalta ehkä voisin omia tuntojani kuvata tässä salissa sanalla ahdistus kun kuuntelen näitä asiantuntijoita valiokunnassa arvoisa ministeri ehkä kaikkein epäoikeudenmukaisimmalta leikkauskohteelta tuntuu lääkekorvauksiin kohdistuvat leikkaukset nämä leikkaukset ovat myös ristiriidassa terveyserojen kaventamiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa tässä yhteydessä te siirrätte osan diabeteslääkkeistä sadan prosentin korvausluokasta kuudenkymmenenviiden prosentin korvausluokkaan arvoisa ministeri hoitavatko diabeetikot itseään jatkossa niillä lääkkeillä jotka ovat heille parhaiten sopivia vai niillä lääkkeillä joihin heillä on varaa

työlinja se että teemme kaikkemme että suomeen tulee lisää työtä on kaikkein köyhimmänkin vaikeimmassa asemassa olevan etu on todella valitettavaa että joudumme myöskin tekemään säästöjä ja nuo säästöt osuvat kyllä kipeästi se on ihan selvä tehtävä kaikkensa että ne tehdään oikeudenmukaisesti ja toivonkin että uusi ministeri nyt vastaisi millä tavalla vastaatte siihen eduskunnan toiveeseen että kun valtion talousarvio tulee eduskuntaan niin me saisimme sitten täydennyksenä vaikutusarvioinnin tiettyihin tärkeisiin ihmisryhmiin puhun vammaisista eläkeläisistä ja ja lapsiperheistä tästä sosiaali ja terveysvaliokunta on juuri tänään puhunut mutta kiitokset siitä että tämä hallitus on ottanut tämän aktiivisesti näppeihinsä ja valtiovarainministeri sanoi että hän tätä myöskin työstää mutta kysyn vielä mitä yrittäjän sosiaaliturvalle tehdään moni yrittäjä tekee paljon työtä pärjää pienellä meillä on edelleen epäoikeudenmukaisuuksia sosiaaliturvassa muun muassa perheenjäsenten tilanne on kohtuuton he jäävät ilman työttömyysturvaa voisitteko te tämän epäkohdan ripeästi korjata työttömyysturvassa yrittäjien

hoitaa tehtävää jossa joutuu eriarvoistamaan näin paljon jossa joutuu köyhiltä leikkaamaan joutuu lapsiperheiltä leikkaamaan joutuu eläkeläisiltä leikkaamaan toivon että teillä on voimavaroja panna vastaan tässä tilanteessa näitä asioita kohtaan

tältä ryhmältä leikataan ja jos se sattuu vielä samoille ihmisille joille tulee työttömyysturvan leikkauksia tulee lapsilisäleikkauksia tulee asumistukileikkauksia niin millä nämä ihmiset elävät

puhemies suomessa on paljon erilaisia tukimuotoja osa niistä hyvin tarpeellisia kun taas osa johtaa myös kannustinloukkuihin asumisen asumisen valikoiva tuki on välttämätöntä jotta myös pienituloiset saisivat katon päänsä päälle yleisen asumistuen kustannusten nousu on jatkunut tasaisena vuodesta kaksituhattakahdeksan kasvua on ollut viisikymmentäkuusi prosenttia viidessä vuodessa ja viime vuonna maksettiin lähes kuusisataaseitsemänkymmentä miljoonaa kun työttömyys kasvaa ja vuokrat nousevat muita hintoja enemmän monien ihmisten tulot pienenevät ja heille syntyy tarve ja oikeus asumistukeen hallituksen esitys kiinteistöveron alarajan korotuksesta iskee loven monen pienituloisen arkeen asuntomarkkinoilla on puolustettava heikompia kysymys ovatko hallituksen toimet linjassa edustaja turusen iskulauseen kuka kuuntelee köyhää

puhemies ministeri täällä jo esittelikin hyvin kilpailukykysopimuksen vaikutuksia muistutan vain siitä että se on todella historiallinen sopimus joka on kyetty suomen olosuhteissa sopimaan sillä tavalla että myöskin palkansaajat tulevat turvaamaan oman työnantajansa kilpailukykyä ja sitä kautta omaa työpaikkaansa

etukäteen mutta totta on se että me olemme joutuneet tällä vaalikaudella tekemään ikäviä päätöksiä ja silloin on turha tässä salissa hakea syyllisiä koska kaikki ovat vuorollaan olleet vastuussa eivätkä ole onnistuneet nyt onneksi elinkeinoelämältä on tulossa vihreätä valoa talous on kasvussa ja se antaa mahdollisuuden että näitä asioita voitaisiin vielä loppuvaalikaudesta hoitaa parempaan suuntaan kysynkin ministeriltä aiotaanko teettää selvityksiä näistä vaikutuksista kun samaan ihmiseen kohdistuu monia leikkauksia

puhemies haluaisin ministeriltä kysyä oliko hallitus tietoinen siitä miten ostovoimaan vaikuttavat nämä etuuksiin kohdentuneet merkittävät päätökset te vasta ministerinä aloititte mutta kyllä tämä tieto piti varmasti hallituksen käytössä olla ja siltä osin kyllä on sääli jos tietoisesti halutaan että viisituhatta ihmistä lisää putoaa täysin köyhyysrajan ulkopuolelle se on aika kylmää politiikkaa ja kertoo siitä että jos tämä oli todella poliittinen tavoite niin silloin

siihen että me joudumme tekemään sarjan kivuliaita päätöksiä joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle hän toivoi siis että kaikki vastuulliset suomalaiset haluavat lopettaa velaksi elämisen nyt on selvinnyt jo että tämän hallituskauden aikana useilta ihmisiltä ostovoima putoaa jopa kuusi prosenttia onko tämä ministeri teidän mielestänne oikein onko tämä oikein

puhemies on myönteistä että sotaveteraanit saavat lisää kuntoutusrahaa ja pystymme pitämään heistä entistä parempaa huolta suomalainen rauhanturvaaminen täyttää tänä vuonna kuusikymmentä vuotta ensimmäiset miehet lähetettiin suezille tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi ja sen jälkeen neljäkymmentäviisituhatta naista ja miestä on palvellut yli neljässäkymmenessä rauhanturvaamis ja kriisinhallintaoperaatiossa te te olette stmstä

puhemies kysyisin ensi ja turvakotien rahoituksesta joka on puhututtanut paljon sosiaali ja

on aikaisemmin esittänyt noin viiden miljoonan lisärahoitusta ensi ja turvakotitoiminnan välittömän toiminnan turvaamiseksi suomessa ja kuitenkin nyt sitten hallituksen budjettiesityksessä puhutaan pienemmästä lisärahoituksesta kokonaisuudessa budjetin näkökulmasta kyseessä olevat summat ovat äärimmäisen pieniä mutta ne ihmiset jotka ovat akuutin väkivallan kohteena tai väkivallan uhan kohteena tarvitsevat yhteiskunnalta välitöntä apua suomi on myös allekirjoittanut kansainvälisen istanbulin sopimuksen lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä ja kysyisinkin ministeri mattilalta voitteko vielä jatkaa hallituksessa niitä keskusteluja jotta löytäisitte jollakin tavalla ratkaisun saada ensi ja turvakotien rahoitus edes jotenkuten säädylliselle tasolle

puhemies ihan näin budjetin kokonaisuutta ajatellen kun katsoo niin itse asiassa tämä stmn pääluokka on lähestulkoon ainoita lvmn pääluokan kanssa jossa suhteessa edelliseen budjettiin tulee huomattavia lisäyksiä kuitenkin tähän pääluokkaan lisätään tuhatneljäsataakuusikymmentäviisi miljoonaa nostaisin oikeastaan kaksi tekijää mitkä kasvattavat pääluokan kokoa tämä asumistukikysymys jonka edustaja östman hienosti nosti esille ja tähän pääluokkaan lisätään siihen todellakin miljoonaa ja sitten myöskin toimeentulotukeen lisätään viisisataa miljoonaa mutta haluaisin kysyä kun lähestulkoon kaikissa muissa pääluokissa on pystytty hallinnon kuluja vähentämään mutta täällä on pieni lisäys kahden pilkku kolmen miljoonan lisäys niin miten tämä sote uudistus heijastuuko se tähän hallinnon kulujen kasvamiseen

herra puhemies ministeri mattila oletteko te aidosti sitä mieltä että te toteutatte oikeudenmukaista politiikkaa ja teette oikeudenmukaisia päätöksiä suomen kansalaisille viime vuonna te teitte päätöksen siitä te heikennätte kaikkein pienituloisimpien pienituloisimpien ihmisten sosiaaliturvaa heidän palveluitaan leikkasitte lääkkeistä asumiskustannuksia lisättiin tämä sama eriarvoisuuden linja jatkuu teillä tälle vuodelle nyt eri arviot ovat osoittaneet sen että kun te leikkaatte kaikkein pienituloisimmilta ihmisiltä niin heidän ostovoimansa heikentyy teidän hallituskautenne aikana kuusi prosenttia millä te perustelette että te leikkaatte kaikkein pienituloisimmilta ihmisiltä ja kohdistatte verohelpotuksia hyvätuloisille ihmisille onko tämä teidän mielestänne oikeudenmukaista politiikkaa

puhemies eilen illalla televisiouutisia katsoessani tai odottaessani huomasin mainoksen jossa kansalaisia kehotetaan tutustumaan budjettiin tutkibudjettia fi sivuilta ja sehän on hieno asia että kansalaisille annetaan ikään kuin tällainen väylä tutustua näihin näihin budjetin perusteisiin mutta itse kyllä ajattelen että tämä budjetti saisi olla myös meille kansanedustajille hiukan informatiivisempi nimenomaan näiden vaikutusarviointien suhteen ja olisi kyllä erittäin niin kuin täällä on eri puheenvuoroissa nostettu niin hallituspuolueiden edustajien kuin opposition taholta se toive että hallitus tekisi perusteelliset vaikutusarvioinnit esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin mitä tämä budjetti vaikuttaa lasten kannalta tässä on hyvin monia muutoksia jotka vaikuttavat lapsiperheisiin

arvoisa puhemies on hyvä että erilaisia kokeiluita viedään läpi ja saadaan niistä kokemusta miten esimerkiksi sosiaaliturvan puolella voidaan tehdä parannuksia perustulokokeilu kuuluu juuri tällaisiin kokeiluihin paljon puhuttu asia on nyt sitten vihdoin edennyt

pyritään tällä perustulolla yhdistämään erilaisia tukia jotta se olisi johdonmukainen ja selkeä miten sitten tässä tilanteessa toimitaan kun nythän on aika useassa tapauksessa kysymys työttömistä ihmisistä joilla

työtulo on jäänyt kokonaan pois kunnillahan on on yhä enemmän vastuuta työttömien asioiden hoidosta ja heidän heidän elämänsä elämänsä kustannusten maksamisesta maksetaan työmarkkinatukea ja sen kuntaosuutta siitä onko näiden monien tämänkaltaisten tukien yhteydessä käyty keskustelua voitaisiinko tehdä sellainen paketti nythän palkkatukikin on tulossa

arvoisa puhemies ministeri mattila kun te tulitte ministeriksi niin sanoitte että te edustatte sitä mitä pohjoismainen hyvinvointimalli parhaimmillaan tuottaa ja että se näkyy myös siinä mitä kannattaa puolustaa tasa arvoa koulutusta lapsilisiä ja muita minusta se oli hienosti sanottu

kun pääministeri ei suostunut meille arvioimaan tämän budjetin vaikutuksia ihmisten väliseen eriarvoisuuteen vaan oppositio on joutunut tilaamaan näitä laskelmia ja käymään läpi sen että tämä budjetti paitsi veropuolella lisää eriarvoisuutta nyt myös tällä teidän sektorillanne lisää köyhyysastetta lapsiköyhyysastetta vanhusten köyhyyttä ja eriarvoisuutta eli itse asiassa tapahtuu juuri päinvastoin kuin on tämä pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea arvoisa ministeri kun pääministeri suostu voisitteko te arvioida tämän budjetin isoa kuvaa ihmisten välisen eriarvoisuuden näkökulmasta

arvoisa herra puhemies täällä tuli monta kysymystä koskien eriarvoisuutta valiokunnan puheenjohtaja haatainen aloitti tämän keskustelun siihen liittyivät ainakin edustajat anttila kiuru kiljunen räsänen myös edustaja lindtman ja edustaja lindtman kyllä juuri näin on te ja minä varmasti me molemmat edustamme sitä mitä pohjoismainen hyvinvointimalli on tuottanut peruskoulu terveyskeskus aikanaan ovat luoneet yhteiskunnallista tasa arvoa ja alueellista tasa arvoa ihmisten välistä tasa arvoa huolimatta siitä että tässä budjetissa joudun tuomaan näitä sopeuttamistoimenpiteitä esiin minä olen myös sitä mieltä että meille jää myös hyvin paljon niitä elementtejä vielä elämään olemaan vahvasti mitkä edustavat pohjoismaista hyvinvointimallia peruskoulu terveyskeskus jäävät ja myöskin niitä yhteiskunnan turvaverkkoja mutta turvaverkkoja mutta tähän keskusteluun haluan vakuuttaa myös sen että täytyy arvioida sitä mitä vaikutuksia laeilla on minusta jokaiseen lainvalmisteluun jokaisen lain säätämiseen sisältyy vaikutusarviointi pienituloisimmilta leikataan niin se on totta että nyt on tehty indeksitarkistuksia mutta katsotaan myös sitä mitä jää toimeentulotuen indeksitarkistukset säilytetään ennallaan ja sitten jos nyt näillä tunnusluvuilla ollaan menossa eteenpäin esimerkiksi indeksitarkistus vaikuttaa lääkekattoon niin että se laskee

mutta edustaja aalto perustulokokeilu me emme siitä varmasti riitaa saa aikaiseksi se on ihan hyvä asia tietysti mallista voidaan käydä nyt ja onkin käyty keskustelua mutta minä toivoisin kyllä niin että se panos mikä nyt laitetaan tämä on kokeilu meille on siihen varattuna lisäresursseja ja toivoisin että tämä ei ole kokeilun kokeilu vaan johtaa lopulta siihen aitoon perustulomalliin josta ollaan myöskin oltu kiinnostuneita hyvin laajalti ulkomaita myöten ja edustaja hoskonen kun nostitte sen että miten tämä vaikuttaa siis arvioidaan tätä työllistymistä toimeentulotukea yhteiskunnallisia verkkoja toivon että myös perustulokokeilun kautta saamme vastauksia sitten siihen edustaja parviainen nostitte esille tämän ensi ja ja turvakotien liiton asian kyllä siihen meitä sitoo istanbulin sopimus se on ihan totta mutta nämä ovat sitten siellä ministeri rehulan tontilla kannatan kilpailukykysopimusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä mitä on tehty haluan että tämä hallitus saa työllisyyttä edistäviä kokeiluja aikaiseksi ja sitten

olette kysyneet tiettyjä asioita niin minun on hirvittävän vaikeata ihan täysin olla siinä keskustelussa mukana kun pääministeri ei ole paikalla mutta olisi todella hyvä nähdä se kokonaiskeskustelu

edustaja sarkomaa toivoitte ripeää korjausta yrittäjien sosiaaliturvaan on aivan varmaa että olipa sosiaaliturvan puutteita missä missä ryhmässä tahansa niin totta kai niihin toivotaan parannusta mutta en uskalla sanoa että mikä on sitten se ripeä mihin pystytään ja millä millä askeleilla tässä liikutaan sitten edustaja turunen kuka kuuntelee köyhää

kyllä hyvä oppositio kirittää hyvää hallitusta näinhän se on juuri nyt jos nostetaan se huoli tähän esille keskusteluun ja vielä enemmän eduskunnassa on köyhyysryhmä me tarvitsemme sen

uskoakseni esimerkiksi lex lindström on noussut juuri sellaisista asioista mitkä ovat olleet valmistelussa mutta mitä ei ole vain saatu tänne hallituksen pöydälle ja jos jotakin tämmöistä köyhyystyöryhmää köyhyysasiaa köyhyyskeskustelua saadaan eteenpäin niin oikein hyvä no sitten veteraanikuntoutukseen jos arvoisa puhemies tästä pikkusen jatkan tätä puhetta mikä jäi kesken veteraanikuntoutukseen ehdotetaan runsasta kahtasataa miljoonaa euroa ja näistä osa siis sotilasvammakorvauksiin sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin rintamalisiin rintamaveteraanien kuntoutukseen tämä on erittäin hieno asia että nyt kun itsenäinen suomi täyttää sata vuotta tällainen tällainen määräraha on on laitettu toivon että tässä sitten myöskin veteraanijärjestöjen kanssa pystytään oikein rakentavaan keskusteluun että heidän tarpeensa sitten tulevat mahdollisimman hyvin kuulluksi ja kuntoutus on sitten kokonaisvaltaista kaikin

arvoisa puhemies puhuimme tuossa keskeytyneessä istunnossa lääkekorvauksiin kohdistuneista säästöistä ja on todella tärkeää että tuo kokonaisuus eduskunnassa tarkkaan katsotaan mutta toivon myöskin että hallituksen piirissä katsottaisiin miten erilaisin uudistuksin saataisiin säästöjä niin etteivät ne osu potilaisiin yksi on tarkoituksenmukainen lääkehoito en tiedä onko ministeri tutustunut siihen oikea lääkehoito kokonaisarvioinnin avulla kokeiluun jossa todellakin katsottiin kolmen kuukauden aikana kotihoidossa tarkkaan vanhusten lääkehoitoa ja kolmessa kuukaudessa säästettiin per ihminen kelalle viisikymmentäyksi euroa ja asiakkaalle euroa kun havaittiin että ikäihmisillä oli liikaa lääkkeitä samaan aikaan vielä ikäihmisten hoito parani terveydenhuollon käyttö väheni tämä kokonaisuus on todella sellainen joka pitäisi katsoa kuopio on ottanut palvelusetelin käyttöön niin että rahapussin paksuudesta riippumatta ikäihmiset saavat tämän lääkehoidon kokonaisarvion voisiko tämä olla yksi keino millä me saisimme kustannuksia säästettyä ja jokainen ikäihminen ja ihminen saisi silti lääkkeensä tasavertaisesti

puhemies palaan vielä tähän eriarvoisuusteemaan ja niihin syihin siellä taustalla mitkä tätä kuilua kasvattavat eriarvoisuuden suhteen jo edellisessä budjetissa indeksejä jäädytettiin ja nyt nämä kansaneläkeindeksisidonnaiset etuisuudet pienenevät kun tätä indeksiä leikataan tällä kahdeksallakymmenelläviidellä käytännössä siis tämä ensisijainen sosiaaliturva heikkenee ja tämän seurauksena on nyt sitten lukuisa joukko ihmisiä tippumassa toimeentulotuen tasolle kysyisin nyt ministeriltä oletteko te nyt näitä asioita käynyt läpi esimerkiksi työministeriön kanssa ja työministerin kanssa hallituksen ihan oikea tavoite on kannustaa työhön työhön löytää työpaikkoja mutta toisaalta nyt tällä sosiaaliturvan muutoksella ja leikkauksella

puhemies hyviä asioita on takuueläkkeen nouseminen ja lex lex lindström joka auttaa eläkkeelle pääsyä niillä ihmisillä jotka ovat siihen jo oikeutettuja pidän erittäin hyvänä syöpäkeskuksen käynnistämistä ja ja pystyyn laittamista se on äärettömän äärettömän tärkeä asia että tietoa jaamme ja suomi jos joku on tutkimustyössä äärettömän edistyksellinen kysyisin kahdesta ihmistä koskettavasta asiasta toinen on potilasturvallisuusteema ja toinen on saattohoito potilasvahinkoja tapahtuu paljon ja ja tiedän että ministeriössä on päivitystyön alla potilasturvallisuusstrategia mikä ikävä kyllä viime kaudella jäi tekemättä koska sote viivästyi entäpä saattohoito on ilo huomata että hallitusohjelmassa on kirjaus että saattohoitoa kehitetään

puhemies täällä on julkisuudessa ja muutenkin tullut hyvää palautetta siitä että että opiskelijoitten asumislisä siirtyy yleisen asumistuen piiriin se sinällään on varmaan ihan myönteinen asia mutta nyt on tullut esille se että että tämä kokonaisuus joka tähän liittyy pitäisi suorittaa kustannusneutraalisti käytännössä se se tulee tarkoittamaan sitä että osalla meidän piirissä olevista ihmisistä ja perheistä

tulee ilmeisesti heikkenemään haluaisin nyt tässä yhteydessä että ministeri kertoisi oikeasti mitä tässä on tapahtumassa miten tämä tämä siirto tänne yleiseen asumistukeen tapahtuu keihin ne leikkaukset kohdistuvat ja mikä on se se rahamäärä paljonko loppujen lopuksi on tämän siirron yhteydessä toteutettava miljoonamäärä

mikä on se leikkaus sieltä yleisestä asumistuesta joka leikataan tämän takia
arvoisa herra puhemies olen hyvin huolestunut huolestunut siitä että perusturvaa tällä kaudella leikataan ja näitä indeksejä jäädytetään tilanne on siis se ihan suomeksi sanottuna että niiden ihmisten jotka ovat perusturvan varassa tulotaso ei enää riitä tämmöiseen minimitoimeentuloon ihmiset joutuvat leipäjonoon ja itsekin olen saanut semmoisia viestejä että että leipäjonoissa ruoka loppuu kesken ja ihmiset ihan näkevät joillain paikkakunnilla nälkää tilanne alkaa olla suomessa todella vakava kaikkein köyhimpien

kun näitä päätöksiä siellä ministeriössä tehdään niin voisitteko edistää sitä että

päätösten vaikutuksia arvioitaisiin ennen kuin näitä päätöksiä annetaan eduskunnalle koskien sitten lakeja tai sitten budjettia pidän hyvin huolestuttavana tätä tilannetta jossa jossa me joudumme oppositiosta käsin pyytämään eduskunnan tietopalvelulta laskelmat vasta sen jälkeen kun te olette tuoneet nämä esitykset jo eduskunnalle tämä on

pienituloiset joutuvat usein tinkimään lääkkeistä ja hoidoista monet varsinkin ikäihmiset joutuvat jopa pohtimaan ostaako lääkkeitä vai ruokaa näitä näitä kertomuksia tosielämästä ovat monet meistä joutuneet kuulemaan sosioekonomiset erot ovat nyt suuret mutta ovat nyt hallituksen päätöksillä vaarassa vielä kasvaa yksi eriarvoisuutta aiheuttava asia on talousarvioehdotukseen sisältyvä yli sadankolmenkymmenen miljoonan euron säästötavoite lääkekorvauksista säästö on jatkoa tämän vuoden alussa tehdylle lääkekorvaussäästölle jossa otettiin käyttöön muun muassa tuo pienituloisille kipeä viidenkymmenen euron alkuomavastuu rankimmin maksujen korotukset ovat iskeneet ja tulevat iskemään niihin joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia ensi vuoden leikkaus on koitumassa erityisesti diabeetikkojen maksettavaksi nämä leikkaukset vaarantavat tarkoituksenmukaisen hoidon saannin ja kansanterveyden kehityksen oecdn mukaan vain muutamissa maissa terveydenhuoltomenojen osuus kotitalousmenoista on suurempi kuin suomessa miksi kasvatatte niitä edelleen ja lisäätte eriarvoisuutta

haluan tässä sanoa että tämän hallituksen aikana ei vaikutusten arviointia olla heikennetty vaan päinvastoin tämä hallitus on nostanut tämän aktiivisesti agendalle juuri kyselytunnilla valtiovarainministeri totesi että hän on tähän tarttunut toki aikaisemmilla vaalikausilla on tehty selvitysraportteja mutta mitään konkreettista uutta ei ole tullut jokainen hallitus on arvioinut yksittäisen lakiesityksen vaikutukset kuten täällä ministerikin totesi mutta nyt se mitä ministerille sanon me peräänkuulutamme sitä että ehkä tulevaisuudessa budjetin

arvoisa puhemies minusta tämä on kyllä hiukan kiusallista minun täytyy sanoa siis hienoahan tietenkin on se että hallitus esittelee budjettia sähköisessä muodossa se saatiin eilen tietää ja tänään valtiovaroissa käytiin jo läpi sitä mutta se mitä me kaipaisimme aidosti olisi se että me pystyisimme näihin vaikutuksiin paremmin perehtymään että mikä mihinkin vaikuttaa outoahan on myös se että esimerkiksi gini kertoimesta meillä ei ole mitään tietoa ei verotuksen mutta ei myöskään näiden etuuksien osalta

olisi reilua kuitenkin tunnustaa että todennäköisesti tällaista arviointia vaikutuksista ei ole tehty juuri ollenkaan tai sitten täytyy myöntää että hallitus tarkoituksellisesti on halunnut ostovoimaa pahentaa kuudella prosentilla näiden etuusryhmien ihmisten suhteen tämän hallituskauden aikana poliittiseksi päätökseksi se on aika kova kun samaan aikaan suurituloiset hyötyvät näin paljon

mutta täällä nostettiin esille vaikutusten arviointi ja siitä mitä sinne viivan alle jää me haluamme tietää siitähän me varmasti olemme nyt yhtä mieltä

toimeentulotuen indeksitarkistukset tehdään ja jos on nyt niin vielä kertaan sen niin kuin näyttää että indeksitarkistuksen seurauksena myös lääkkeiden vuosiomavastuu laskee se myöskin sitten kuuluu osaksi tätä lääkehoitopakettia ja sitten edustaja sarkomaa nostitte esille tämän kysymyksen lääkehoidosta meillä on hallitusohjelmaan kirjattu rationaalinen lääkehoito ja sen kehittäminen tämä on varmasti yksi osa sitä että käydään läpi nehän täytyy käydä juuri siellä asiakkaan luona potilaan luona joka niitä lääkkeitä käyttää ja olen valmis tätä totta kai edistämään ja edistänkin se on hallitusohjelmaa ei siinä ole kahta puhetta eli kyllä edustaja haatainen indekseihin tulee indekseihin tulee tarkistuksia ja onko hallituksessa tämä käyty läpi eri ministereitten kesken kesken kyllä hallitus työskentelee kokonaisuutena ilman muuta budjettiriihi tehdään yhdessä mutta totesin tuossa aiemmassa keskustelussa myös sen että täytyy olla vaikutusten arviointia kyllä sitä tehdään ja niin kuin sanoin sen täytyy kuulua jokaiseen lainsäädäntöprosessiin nyt keskustellaan budjettilaeista mutta myös muut lait täytyy käydä läpi ja edustaja alanko kahiluoto tätä eriarvoistumisen tematiikkaa käytiin jo tuossa edellisessä keskustelussa läpi on on hyvä että meillä on eduskunnan tietopalvelu jota voidaan käyttää on hyvä että meillä on nyt avattu kansalaisille tämä tutustu budjettiin palvelu ja edelleen olen valmis jatkamaan sitä keskustelua mikä liittyy tässä nostettiin esille se kuka kuuntelee köyhää mitä on suomalainen köyhyys ja edelleen minä olen sitä mieltä myöskin että täytyy puolustaa niitä olemassa olevia turvaverkkoja mitä meillä on ja minun mielestäni huolimatta siitä että tuon tähän osana muun muassa julkisen talouden sopeuttamisohjelmaa nämä säästölait ja tuon nämä lait osana kiky sopimusta joilla uskon molemmilla olevan aivan hyvä tarkoitus palvella isänmaata niin tulee jatkaa keskustelua siitä siitä miten nämä lait vaikuttavat sitten onko todella niin että joku joku jää köyhyysloukkuun onko niitä kannustinloukkuja ja edustaja kiljunen asumistuki ja sen yhtenäistäminen opiskelijoilta on tullut kiitosta niin kuin tässä on käyty keskustelua valitettavasti nyt minulla ei niitä summia ole mutta tätä keskustelua voidaan sitten vaikka kahden kesken jatkaa ja edustaja juvonen on hyvä että meillä on kirjattu saattohoito osana hyvää hoitoa hallitusohjelmaan ja me molemmat tiedämme hoitajataustaisina mitä elementtejä se tarkoittaa tätä tätä työtä täytyy jatkaa

säilyy ennallaan että me tiedämme potilasvahingoista niitä ei ole hallitusohjelmassa tarkoituskaan muuttaa
jos vielä jollakulla on jotain

arvoisa puhemies kiitos ministerille vastauksista haluan oikeastaan tuoda tähän nyt opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden geronomien lähihoitajien ja sosionomien viestiä kiitos hallitukselle siitä että tällä kaudella toitte esityksen jolla saatiin aikaiseksi sosiaalityöntekijöille oma rekisteri valviraan sinne on kovasti nyt rekisteröidytty ja itsekin olen nyt virallisesti laillistettu geronomi siitä myös ministeri paula risikolle tietysti kiitosta koska hän on ollut kovasti näitä asioita edellisellä kaudella ajamassa mutta nyt olen saanut yhteydenottoja tästä maksusta elikkä rekisteröintimaksu on se sata euroa toki jokainen sen sata euroa maksaa koska sillä tavalla saadaan myös se laillistaminen mutta miten nyt sitten jatkossa mitenkä tähän tällaiseen maksuun suhtaudutaan tulevaisuudessa onko siinä mahdollisesti tulossa jotain muutosta mutta kiitosta kovasti tämä rekisteri on tarpeen ja parantaa juuri sitä teemaa josta puhuimme potilasturvallisuutta kun työnantaja voi tarkastaa työntekijän taustat

on totta ettei tämä säästöpolitiikka mitään mukavaa ole tehdä mutta se on vain pakko tehdä että me saamme suomen talouden sellaiseen jamaan että meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa pitää parempi huoli heistä jotka ovat suoraan riippuvaisia valtiontaloudesta nyt tehdään todella muun muassa nämä lääkekorvaussäästöt ja minun toiveeni on se että vielä tällä vaalikaudella ehdittäisiin tekemään selvitys siitä miten nämä eri toimenpiteet ja takuueläkkeitä koskien ovat vaikuttaneet siellä ihmisen tasolla jotta voitaisiin niitä vielä tällä vaalikaudella korjata koska jos on tehty sellaisia toimenpiteitä jotka on syytä korjata ne on viisasta sitten korjata tämän hallituksen toimesta tämä on minun toiveeni että nyt kun nämä pakko on viedä eteenpäin niin selvitetään sitten tarkkaan miten ne eri toimenpiteet siellä ihmisen tasolla

esimerkiksi se viidenkymmenen euron lääkekorvauksen jonka joutuu maksamaan vuoden alusta on monelle takuueläkeläiselle kova paikka

kysyisin ministeriltä oletteko käynyt keskustelua ministeri lindströmin kanssa niistä päätöksistä mitä nyt temissä tällä hetkellä valmistellaan muun muassa siitä että yhdistyksille ja säätiöille on budjetissa varattu palkkatukimäärärahoja puolet nykyisistä tämän lisäksi kunnallisten työpajojen tilanne tulee vaikeutumaan temin lainsäädännön takia jonka takia useat kunnalliset työpajat joutuvat irtisanomaan palkkatukityöläiset myös palkkatukijaksoa puolitetaan kahteentoista kuukauteen näitten kaikkien yhteisvaikutus on se että nämä ihmiset tulevat siirtymään joko työmarkkinatuelle tai toimeentulotuelle asumistuki tulee lisääntymään ja erilainen sosiaaliturva tulee lisääntymään näitten päätösten seurauksena ja tietenkin kaikkein epäinhimillisintä on se että nämä ihmiset ajautuvat ja syrjäytyvät koko yhteiskunnan ulkopuolelle oletteko käynyt keskustelua tästä ministeri lindströmin kanssa

arvoisa herra puhemies olen sen verran paljon tiukan taloudellisen kurin ystävä että harvoin kehun varsinaisista määrärahalisäyksistä mutta tällä kertaa kyllä hallitus ja ministeri ansaitsevat kiitosta siitä että kun ensi vuosi on itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi niin tämä on huomioitu myös sellaisena arvovalintana että vielä kun siihen mahdollisuuksia on sotiemme veteraanien palveluihin kohdistetaan määrättyjä lisäyksiä sotainvalidien haittaraja astetta lasketaan viidestätoista kymmeneen prosenttiin jo aikaistetusti ensi vuoden alusta kaiken kaikkiaan neljäkymmentä miljoonaa euroa lisätään avopalveluihin siten käytettynä että kaksikymmentä miljoonaa ensi vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja viisi miljoonaa euroa kaksituhattayhdeksäntoista niin kauan kuin meillä vielä mahdollisuuksia on kunniavelkaamme maksaa näin kuuluu kuuluu toimia kiitokset tästä ministerille ja koko hallitukselle

arvoisa herra puhemies pidän valitettavana sitä että ministeri ei vastannut äsken kansanedustaja haataisen esittämään kysymykseen siitä mikä järki on siinä että hallitus leikkaa perusturvaa jonka pitäisi olla tämmöinen ensisijainen toimeentulon muoto kaikkein pienituloisimmille ja aiheuttaa tällä sen että nämä ihmiset siirtyvät sinne toimeentulotuen puolelle sinänsä voi sanoa että on ihan hienoa että hallitus ei kohdista indeksileikkausta toimeentulotukeen mutta ongelmana on se että ihmisten pitäisi tulla toimeen sillä perusturvalla eikä niin että heidät työnnetään sinne toimeentulotuen puolelle on tarkoitettu lyhytaikaiseksi avuksi kansalaiselle mutta te teette sen että kun te heikennätte perusturvaa niin te työnnätte ihmisiä pysyvästi sinne toimeentulotuen puolelle ja se on ongelma esimerkiksi tämän työllisyystavoitteen kannalta koska toimeentulotuessa ei ole samanlaisia suojaosuuksia kuin on kuin on esimerkiksi

arvoisa herra puhemies todellakin haluaisin vastausta siihen onko nyt tehty arviota ja kuinka suureksi menoeräksi on sitten arvioitu budjetissa se lisämäärärahan tarve joka tarvitaan toimeentulotukeen kun näitä ensisijaisia etuisuuksia leikataan kansaneläkeindeksin leikkauksen myötä eli nyt siis se ensisijainen toimeentuloturva

arvoisa puhemies ei tavoite ole eikä voi olla ja emme näe suomen tulevaisuutta niin että kaikki olisivat toimeentulotuen varassa me haluamme että meillä on viimesijainen toimeentuloturva mutta perustoimeentulon tason perusturvan tason pitää olla riittävä ja me näemme tämän haasteen tässä

mitä tehdään esimerkiksi asumistuen osalta tavoite on varmasti myöskin se että se vaikuttaa kokonaisuudessaan asuntopolitiikkaan ja että meillä on huokeampaa asumista se on pitkä tie helppoja nämä eivät ole ja hetkellisesti olemme erittäin kipeässä tilanteessa mutta teemme sen sen takia että tulevaisuus olisi parempi ja jotta tulevaisuudessa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kantaisi kiitos hallitukselle siitä että vaikeina aikoina kehitetään terveyden tasa arvoa rokotteisiin tulee rahaa vesirokkorokote se on hienoa vanhemmuuden kustannuksia tasataan siitä ovat pitkään puhuneet vasemmisto ja vihreät nyt tämä sipilän hallitus tekee eli kyllä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa halutaan vahvasti kehittää ja ja vaikeina aikoinakin sitä tehdään

sitä kautta rahoitetaan kuntapalveluja uskoakseni meillä on tavoite hallituksella parantaa julkista taloutta meillä on kiky sopimuksen kautta tarkoitus etsiä työpaikkoja työtä suomalaisille näin indeksitarkistukset tehdään se on totta mitäpä tässä sitä kiertelemään näinhän tämä esitys on tähän tuotu mutta toimeentulotukea ei leikata siihen tehdään indeksitarkistukset silti haluan uskoa että tämän hallituksen tavoite ei varmasti ole se että ihmisiä ollaan puskemassa erityisesti että meillä on entistä entistä suurempi joukko toimeentulotuella vaan että meillä on entistä suurempi joukko työssä olevia ihmisiä

edustaja anttilan puheenvuoro siitä että kun nyt tehdään indeksitarkistuksia kun nyt edetään tiukan talouden aikaa me olemme olleet talouden taantumassa vuodesta kaksituhattakahdeksan se ei ole tämän hallituksen syy se ei ole oikeastaan minkään hallituksen syy erityisesti ei tässä syyttelemällä päästä eteenpäin vaan työtä tekemällä mutta niinä niukkoina aikoina kun on tehty sopeuttamistoimenpiteitä niin kyllä kannatan kokonaisarviota totta kai mennään kysymään kansalaisilta mitä heille kuuluu tänään edustaja juvonen juuri suosikki ja terhikki rekisterit ovat varmaan mistä me nyt keskustelemme tätä keskustelua olen jo käynyt ja siihen perehtynyt ja sitä täytyy jatkaa minäkin olen terhikki rekisterissä hyvä että meillä rekisterit on ja sieltä hoitajien täytyy löytyä ja vanhustyön kehittäminen on tärkeää edustaja rydman kiitoksia puheenvuorosta ennen kaikkea kuitenkin tästäkin kautta kiitos sotaveteraaneille kunniakansalaisille joita joita keskuudessamme vielä on he ansaitsevat sen kuntoutuksen ja tuen mitä nyt pystytään antamaan monet ovat antaneet vielä enemmän isänmaan puolesta ja emme voi enää heille heille korvata oliko vielä joku kysymys mihin jäi vastaamatta voidaan jatkaa debattia anteeksi mikä oli kiljunen ahaa palkkatukiasia ja se että sieltä leikataan kuitenkin sinne on kohdistettu rahoja varoja ja olenko käynyt keskustelua lindströmin kanssa on varmasti paljon asioita jotka ovat yhteisiä ministeri lindströmille ja ja minulle

ei taaskaan ole edustaja kiljuselle antaa mutta totta kai käydään poikkisektoraalisesti tämmöiset työllistämiseen liittyvät kysymykset missä voi olla esimerkiksi juuri nuorten kohdalla syrjäytymisriski olemassa
myönnän vielä muutaman vastauspuheenvuoron kello kolmessatoista alkaneessa istunnossa käytiin vajaa puoli tuntia keskustelua nyt on kohta käyty niin ikään vajaa puoli tuntia jatketaan vielä hetken aikaa yleensä pääluokkakohtainen debatti on kestänyt noin tunnin verran

puhemies oikeastaan haluaisin tarkentaa sitä että kun palkkatukea on nyt lisätty esimerkiksi starttirahaan ja se kohdistuu yrityksiin niin käytännössä tässä on juuri se suuri riski että nyt ne leikkaukset jotka palkkatukeen tehdään tehdään kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille se tarkoittaa nimenomaan työpajoissa meidän järjestöissä olevia ihmisiä säätiöitä käytännössä nämä ovat niitä ihmisiä joita yritykset eivät tällä hetkellä palkkatuella työllistä nämä ihmiset ovat niitä jotka tarvitsevat valmennusta erilaista tukea oman elämänsä analysointia ja käytännössä nyt tämä palkkatukileikkaus kohdistuu tänne sen sen takia näen että tämä liittyy ministeri mattilan toimialaan ja ministeriöön koska nyt jos nämä ihmiset tippuvat sieltä käytännössä he ovat toimeentulotuella tai työmarkkinatuella asumistuella ja riski on että nämä ihmiset syrjäytyvät koska ei ole tahoja jotka heistä heistä huolehtivat

arvoisa herra puhemies haluan nyt vielä kerran sanoa sen että että ongelmana näissä leikkauksissa jotka kohdistuvat pienimpiin etuuksiin on se että niissä ei saavuteta säästöä koko kansantalouden tasolla siitä syystä että että kun sieltä leikataan niin työnnetään ihmisiä sinne toimeentulotukiriippuvuuteen ja kun toimeentulotuki on ruokakuntakohtainen se ei ole henkilökohtainen eikä siinä ole suojaosia niin se estää näitä ihmisiä auttamasta itse itseään kiskomasta itseään pois sieltä köyhyyden katiskasta tämä on se ongelma tässä

kuinka paljon lisääntyy näiden toimeentulotukiriippuvaisten määrä kuinka paljon lisääntyy niiden määrä jotka eivät voi ottaa työtä vastaan kun te teette näitä

arvoisa puhemies minuakin hiukan tämä nyt närästää koska harvasella hallituksella on pikemminkin ollut tavoite köyhyyden vähentäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ja jo itse hallitusohjelmasta nyt sen tyyppisiä kirjauksia köyhyyden vähentämisestä on vaikea löytää mutta se että tietoisesti tehdään politiikkaa joka johtaa suurempaan köyhyysasteeseen lapsiköyhyyteen eläkeläisköyhyyteen ylipäätään tulo ja varallisuuserojen merkittävään kasvuun tuntuu aika oudolta politiikkatavoitteelta

tällä viikolla on selvinnyt että tämä valtion talousarvioesitys sisältää sen että tosiasiassa kokonaisveroaste ei pysy paikallaan niin kuin hallitus on tavoitellut vaan tosiasiassa kokonaisveroaste laskee yhdellä prosentilla eli kahdella miljardilla eurolla

kun talous on vaikeassa jamassa ja säästöjä on löydettävä yksi iso mahdollisuus on siinä että apteekkiala avattaisiin kilpailulle on puhuttu sadan miljoonan säästömahdollisuuksista kilpailu ja kuluttajaviraston toimesta thln tutkijat ovat puhuneet että säästöjä on saatavissa muun muassa kelan nykyinen pääjohtaja entinen sosiaali ja terveysministeri on sanonut että apteekkien välinen kilpailu tulee avata ja sieltä olisi saatavissa säästöjä nyt kun liikennekaarikin meni läpi jäljellä on enää yksi ainut toimiala jolla viranomainen päättää kuinka monta toimijaa tarvitaan missä he toimivat ja keitä he ovat apteekit onko hallitus ajatellut että tämäkin voitaisiin purkaa se ei vaaranna millään tapaa lääkitysturvallisuutta sillä kriteerit apteekin perustamiselle pysyvät aivan samoina kuin mitä ne ovat nykyisinkin
ja vielä edustaja sarkomaa ja hänen jälkeensä ministeri
arvoisa puhemies kyllä edustaja kiurulle pitää sanoa että pitäisi olla täysin selvää että nykyisen hallituksen tavoite ei ole lisätä köyhyyttä puheenvuoronne oli kovin hämmästyttävä tämän hallituksen keskeinen tavoite on pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja se pelastuu vain sillä että suomessa on enemmän työtä valitettavasti työlinjan lisäksi joudutaan tekemään kipeitäkin leikkauksia mikään leikkaus ei ole vailla vaikutuksia ja tavoitteemme on tehdä ne mahdollisimman oikeudenmukaisesti se on haastavaa ja vaikeaa ja siihen varmasti ministerikin omalta osaltaan tähtää apteekkien osalta täytyy sanoa että hyvä asia on että tässä lääkesäästöpaketissa lisätään jo kilpailua lääkefirmojen osalta ja lääkkeiden osalta eli sieltä on tulossa jo lisää säästöjä apteekkilaitosta on katsottava kokonaisuutena se on tärkeä osa terveydenhuoltoa mutta sentyyppiseen kilpailuun me emme varmasti tässä hallituksessa halua lähteä että apteekit kilpailisivat hinnoilla ja että sairaat laitettaisiin juoksemaan lääkesäästöjen lääkealennuksien välillä vaan vaan siitäkin siitäkin järjestelmästä täytyy ottaa sillä tavalla ne säästöt että potilaat eivät joudu juoksemaan hintojen perässä

vielä mahdollisuudesta vastata tähän hyökkäykseen minun mielestäni se on aika käsittämätöntä että sama porukka joka haluaa luoda kilpailukykyä ei ota huomioon sitten sitä miten kilpailukykyä luodaan oecd on tarkkaan arvioinut sen että tulo ja varallisuuserojen kasvu ei johda kilpailukyvyn vahvistumiseen päinvastoin siksi minusta on aika tärkeätä näin keskeisen pääluokan käsittelyssä nostaa esiin se tehdäänkö

miljardia näihin etuuksien korjauksiin jotka johtavat kannustinloukkuongelmiin
vielä ministerille kaksi minuuttia ja sen jälkeen tämä debattiosa päättyy
arvoisa herra puhemies edustaja kiljuselle kiitos tuosta täsmennyksestä että puolustatte juuri sitä kolmatta sektoria minkä tunnette tiedän että tunnette tämän hyvin ja ja nämä ajatukset otetaan vastaan ja aion keskustella ministeri lindströmin kanssa totta kai mutta tietysti on myös todettava se että kun yrityksiä tuetaan nyt ja kannustetaan palkkaamaan niin ne myös työllistävät ja sitä kautta työn lisääntymisen kautta tulee lisääntyvää hyvinvointia mutta sitten edustaja alanko kahiluoto kirjoitinko tässä ihan oikein että koko kansantalouden kannalta näillä leikkauksilla ei saavuteta säästöjä ei ei kai tässä tällä stmn budjetilla nyt koko kansantaloutta ollakaan vääntämässä jaloilleen tämä on osa sitä eli meillä on siis varmasti muita hallinnonaloja jotka sitten ovat ovat lisäämässä vaikkapa sen työllisyyden kautta hyvinvointia mutta minusta tuntuu että tässä salissa tänään on ollut laajaa ymmärrystä ajatusta siitä opposition ja hallituspuolueitten taholta että tehdään sitä kokonaisarviointia ja uskokaa minua kyllä varmasti hallitus on näitä arvioita tehnyt ja varmasti niitä laskelmia aikanaan minulle siis henkilökohtaisesti ministerin pöydälle tulee ja ja niitä täytyy tarkastella näin se näin se vain menee sitten edustaja vartia

minun mielestäni en voi täysin tällä hetkellä ja tässä ja nyt näillä perusteilla tämän keskustelun perusteella vielä yhtyä siihen ajatukseen siitä säästöstä mitä mahdollisesti tästä vapauttamisesta saataisiin ei lääkkeitä voida käytännössä myydä kuitenkaan mielestäni kovin vapautetusti koska pitää olla neuvonta jos on oikeus myydä ja se täytyy järjestää niin että se on oikeudenmukaista olen tietysti avoin keskustelulle mutta nyt tiedätte kuitenkin näkökohtani tällä hetkellä näillä tiedoilla tähän
asiaan tämä keskustelu sosiaali ja terveysministeriön pääluokasta päättyy siirrytään talousarvion yleiskeskusteluun sitä jatketaan suosituksenomaisesti viiden minuutin puheenvuoroin

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahat ovat mittavat se on kaiken kaikkiaan kaksikymmentäkuusi pilkku neljä prosenttia koko budjetista elikkä isoja asioita koskettavat pieniä ihmisiä mutta ovat suuria suuria kaaria ja kuvioita mitä tehdään

sitä tehdään kotihoidossa sitä tehdään laitoksissa ympärivuorokautisessa hoidossa hoitajat ovat niitä ensimmäisiä jotka näkevät mitä tabletteja mitä pillereitä ikääntyneelle ihmiselle menee he vievät viestiä eteenpäin lääkäri puuttuu tarkastaa lääkelistoja ja toteaa mikä joutaa pois eli sitä tarkastamista pitää tehdä ja ne kemialliset cocktailit ovat vähentyneet suomessa ja tämä on erittäin

kun itse olen ollut siellä jonossa auttamassa päinvastoin kiitosta on annettava niille kaikille toimijoille kauppiaille jotka antavat sitä ruokaa sinne jonoon siellä on monipuolista tarjontaa ja vapaaehtoisilla voimilla ne ihmiset auttavat auttavat toinen toisiaan täällä joku mainitsi että ahdistaa budjetti ja varsinkin tämä sosiaali ja terveysministeriön ala minä sanon että tämä on toiveikas kukaan ei juurikaan täällä kehu sitä että takuueläkettä korotetaan mutta se on äärettömän tärkeä asia tämä lex lindström on äärettömän tärkeä asia ja kun me olemme viime kaudella lukuisia kertoja yt neuvottelujen aikaan puhuneet että kuka kuuntelee sitä työtöntä minkälaisen tuen me hänelle annamme niin nyt me annamme tuen työtöntä kuunnellaan ja hän saa mennä kertomaan asioistaan se ei ole mitään pakkopullaa eikä sellaista pakotetta vaan tarkoitus on hyvä ja tarkoitus on se että kuunnellaan mille siellä todellisessa mielessä tuntuu

arvoisa puhemies tämä talousarvioesitys todellakin on laadultaan sellainen että se kasvattaa eriarvoistumiskehitystä ne suurimmat ongelmat liittyvät siihen että vaikka tätä perusturvaa nostettiin kaksituhattakymmenen luvulla asumistuen taso nousi merkittävästi ja perusturvan taso nousi silti se on alhainen jo nyt lähtökohdiltaan kun tässä esityksessä nyt kel indeksisidonnaisia leikataan ja asumistukien vuokrakattoja tarkistetaan ja jätetään tekemättä ne tarkistukset eli asumistuki heikkenee niin me tiedämme samaan aikaan että vuokrat nousevat noin kaksi pilkku seitsemän prosenttia eli käytännössä kansalaisten ostovoima tulee tulee kaiken kaikkiaan

ostovoima heikkenee tämä eriarvoistumisen kasvun salliminen on itse asiassa arvoisa ministeri teidän hallitusohjelmanne kirjausten vastaista ja ja haluaisin kuulla millä tavalla hallitusohjelmaa sitten noudatetaan jos sinne kirjoitetaan kauniita sanoja siitä että että eriarvoistumiskehitystä kavennetaan niin sitten kuitenkin tällä politiikalla näillä toimenpiteillä tullaan sitä kasvattamaan sitten vielä tähän että vaikka nämä ensisijaiset etuisuudet ovat se jolla ihmisten pitäisi pystyä sitten hädän tullen kun on työttömyyttä ja sairautta tulemaan toimeen että ei tarvitse siihen viimesijaiseen toimeentulotukeen turvautua niin nyt tulee käymään niin että iso joukko tippuu tälle ja siitä syntyy se kannustinloukku

arvoisa puhemies hienoa että ministeri on vielä paikalla minusta se on tärkeätä koska ollaan ihan viime hetkillä talousarviota käsittelemässä ja kyllä

nyt tässä ensi vuoden budjetissa on sellaisia ongelmia joihin on syytä kiinnittää huomiota minusta isoin juttu on oikeastaan se että tämän hallituskauden aikanahan on lähdetty siitä pääministeri sipilän sanoin että tullaan käytännössä tasapainottamaan valtiontalous tavalla jossa enää ei velkaannuta nyt on ihmeellistä se että näinhän ei tule ollenkaan tapahtumaan ja se on minusta ihmeellinen asia koska tosiasiassa tämä hallitus näyttää olevan paljon parempi mainostamaan asioita toteutuvatko ne vai eivätkö se on sitten toinen asia mutta erityisesti on nostettava esiin että viime hallituskaudella kuitenkin pystyttiin lähes puolittamaan edeltävältä kaudelta jäänyt ja peritty alijäämä nythän tulee tapahtumaan niin että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista saavutetaan se mihin edeltävä hallitus jäi käytännössä tässä tullaan velkaantumaan näiden seuraavien vuosien aikana viiden miljardin tahtia joka johtaa siihen että velkaantumiskehitys ei pysähdykään toisin kuin ollaan väitetty eli velaksi eläminen joka on ollut sipilänkin suuri huoli ei vaivaakaan tätä hallitusta koska velkaantumiskehitystä ei tulla pysäyttämään vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi lukujen perusteella on ilmoitettu hallituksen kalvoilla jotka esittelevät budjettia että velkaantuminen pysähtyisi mutta niitä toimia joilla tämä velkaantuminen pysäytettäisiin ei ole olemassa jolloin käytännössä tämä hallituskausi päättyy siihen että saavutetaan vain edeltävän hallituskauden perityn alijäämän taittaminen tältä osin minulle on suuri pettymys se että me olemme nyt tilanteessa jossa sanotaan että suomalaisten pitää säästää perusturvasta pitää merkittävästi leikata ja jossa tosiasiassa sitä ei tehdä sen takia että suomessa velkaantumiskehitys loppuisi

jos me lopetamme tämän velaksi elämisen mutta se ei riitä ihmisille selittämään tätä kun velaksi eläminen nyt ei lopu ja erikoista tässä on se että kun velaksi eläminen ei lopu niin samaan aikaan kuitenkin jostakin löytyi rahaa yksi miljardi euroa siihen että taloutta voidaan kuitenkin lihottaa näillä merkittävillä verojen kevennyksillä me myönnämme että kiky sopimuksessa ostovoiman turvaamiseksi on sovittu että näitä verojen kevennyksiä tehdään viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla mutta paljon tulee myös sellaisia uusia tukia ja etuuksia niille jotka pärjäävät jo erityisen hyvin siksi minä kyllä olen huolissani ministeri mattila siitä miten te jaksatte tällaisena aikana puolustaa näitä etuuksien valtavia leikkauksia jotka oltaisiin voitu kattaa sillä että oltaisiin arvioitu myös tulopuolella onko varaa menopuolella lisätä merkittäviä etuuksia niille joilla jo menee hyvin kyllä minun täytyy sanoa että nämä esimerkit esimerkiksi siitä että apteekkarille jää merkittävästi enemmän lisäarvoa sen vuoden työstä kuin jää sellaiselle ihmiselle joka on erittäin pienellä palkalla tai jopa etuuksilla kun ostovoimasta lähtee kuusi prosenttia tämän hallituskauden aikana heiltä jotka ovat perusturvan varassa on häikäilemätöntä politiikkaa se on sanottava

ei hyvää hyvää heilahda nyt tullaan pakottamaan ihmisiä niin paljon toimeentulotuelle jonka jonka ongelma on tietenkin se että silloin joutuu pohtimaan monet kerrat voiko ottaa työtä vastaan ja siltä osin tämä lyö hallituksen työllistymistavoitetta korville lisäksi tähän liittyy se että asumisen enimmäistuet jäädytetään

jotka maksavat meillä muualla aika paljon viime kädessä kaikki tämä olisi voitu välttää jos olisi voitu jättää välistä ahneus siihen että räätälöidään monenlaisia tukia omalle porukalle joka niitä ei tarvitse

edustaja krista kiurulle muistutan vain mitä pääministeri täällä tämän budjettikeskustelun yhteydessä muistutti tästä velkaantumiskehityksestä tavoitehan on se että me saamme työllisten määrän nousemaan sadankymmenentuhannen uuden työpaikan kautta tilanteessa jossa meillä on talouden kasvua ja että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi velkaantuminen taittuu näinhän pääministeri täällä meille opetti ja tämä löytyy taulukostakin täältä budjetista

oli ihan hyvä että että edustaja anttila kiinnitti huomion siihen että kyllä tämä velkaantumisen taittaminen on hallituksen suunnitelmissa mutta minä yritin teille vain analysoida niitä asiantuntijoiden lukuja jotka sanovat että velkaantuminen ei siis taitukaan se ei taitukaan mutta sillä perustellaan näitä esimerkiksi täällä stmn pääluokassa olevia megasuuria leikkauksia

velaksi voidaan elää silloin jos kaikkein suurituloisimmille suomalaisille hankitaan etuuksia ja sen maksavat kaikkein köyhimmät ihmiset suomessa ja se käy mutta ei kannata sanoa että velkaantuminen loppuu nyt kun nämä etuudet täältä leikataan näin ei ole
nyt edustaja kiljunen ja sitten ministerillä

anttilalle haluan sanoa sen että meidän kaikkien yhteinen tavoite on se että meidän työllisyys paranisi ja työllistettävien määrä kasvaisi mutta valitettavasti teidän päätöksillänne tämä tulee entisestään vaikeutumaan ja siinä mielessä täytyy sanoa että asetan nyt paljon toiveita myös ministeri mattilalle että hän keskustelee näistä asioista ministeri lindströmin kanssa mistä äsken tuossa edellisissä puheenvuoroissani mainitsin mutta sitten toinen asia vaikka nyt valitettavasti edustaja juvonen lähti täällä istunnoissa on monta kertaa puhuttu siitä miten hienoa on se että meidän työttömiä haastatellaan kolmen kuukauden välein sekin on hyvä että että työttömät pääsevät työvoimatoimistoon ja pääsevät tuomaan omia näkemyksiään ja asioitaan ja heille tehdään asiakassuunnitelmat mutta se ei riitä ne suunnitelmat eivät riitä jos niitten seurauksena ei ole todellisia toimenpiteitä mutta sitten toinen puoli tätä tarinaa on se että nyt olemme saaneet tietää että jos tämmöinen työtön ei ole tämän kolmen kuukauden aikana osoittanut olevansa töissä muutamia päiviä tai osoittanut olevansa aktiivinen niin hän saa karenssin tästä ja sen seurauksena hän menettää yhdeltä päivältä työttömyyspäivärahansa elikkä ei voi olla että tämän kolmen kuukauden haastattelun tavallaan tavoite on se että ihmisiä rangaistaan siitä jos he eivät ole työelämässä tai osoita olevansa aktiivisia tämä ei ole sitä mitä mitä sosialidemokraatit ajattelevat mutta tuemme sitä että työvoimatoimistoissa ihmisiä haastatellaan heitä tuetaan heitä kannustetaan heille etsitään työpaikkamahdollisuuksia ja sitä kautta vahvistetaan heidän työllistymistään tämä on meidän yhteinen tavoite mutta ei

minusta on kuitenkin tärkeä antaa myös valoa tulevaisuuteen ministeri mattilalle joka nyt on aloittanut ja jättänyt nämä edustajatoimet taakseen toivon että ottaisitte tosiaan kopin siitä voisiko ministeri lindströmin kanssa neuvotella näistä kannustinloukuista jotka tulevat myös tällä puolella esiin me teemme valtavasti täällä oppositiossa töitä että ei näitä päivähoitomaksuja korotettaisi ja on tässä tunnustettava että sama työhän oli myös minulla viime hallituskaudella edessä mutta silloin en lähtenyt viemään sellaista uudistusta eteenpäin joka olisi kannustinloukkuja

on yksi iso kannustinloukku työllistymisen näkökulmasta ja tämän työllisyysasteen noston kulmasta joka on meidän yhteinen tavoitteemme niin varmaan pitäisi vielä katsoa näitä kannustinloukkuja mitä kaikkea myös tällä puolella on ja minä pelkään että tuo asumistuen

enimmäismenotason jäädyttäminen on yksi sellainen kysymys että voiko näissä isoissa kaupunkikeskuksissa samalla tavalla työllistää että koko tässä paletissa on näitä kannustinloukkoja kehotankin kyllä innokkaasti mattilaa ottamaan kantaa näihin jatkossa että saadaan tästä sellainen kokonaisuus joka ainakaan ei löisi tuota isoa työllisyystavoitetta korville koska sitähän me kaikki täällä salissa yhteisesti yhteisesti kyllä kannatamme lisäksi toivoisin että nyt kun teidät tunnetaan kuitenkin tämmöisenä napakkana naisena niin ottaisitte tähän nuorisotakuuseen aika tiukan tiukan myötäsukaisen otteen koska iso kysymys on myös se teidän tontillanne että kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista miehistä jo yli prosenttia ei ole koulutuksessa eikä töissä ja viisitoista prosenttia samanikäisistä naisista että työtä ja kannustinongelmia riittää
vielä edustaja anttilalle puheenvuoro ja sitten toivon että sallimme ministerille puheenvuoron ja teemme tilaa sille että hän pitkän pitkän matkan jälkeen pääsee sitten sen jälkeen kotia kohti

puheenvuoron johdosta pieni oikaisu jos oikein kuulin te puhuitte kahden miljardin euron veronkevennyksistä minun matematiikkani ainakin näihin budjettitietoihin liittyen lähtee siitä että kun otetaan aikaisemmin tehdyt huomioon niin ollaan noin lähes miljardissa ja ne on pääosin ohjattu ja ohjataan pieni ja keskituloisille ja tätä kautta ostovoimaa lisäämään eli suomalaista kansantaloutta pyörittämään ei kannata ihan niin synkillä maalata kun ei ole faktat pohjana

arvoisa puhemies oli hyvä että tämä tuli esiin nimittäin tämähän on ihan tämän viikon tieto niin mekin ajattelimme aikaisemmin mutta nyt kun tätä budjettiesitystä on tarkemmin ruodittu selvisi tosiaan että ministeri ministeri orpo ja ja kansliapäällikkö hetemäki ovat vahvistaneet että kokonaisveroaste siis kokonaisveroaste laskee yhdellä prosentilla ja se tarkoittaa kahta miljardia euroa tämän kävin vielä itse hetemäeltä varmistamassa että se on varmasti kaksi miljardia euroa sain siitä muuten laskelmat vielä että minä voisin toimittaa ne

ketkä pyysimme todella hetemäki toimitti lisätietoa siitä että kokonaisveroasteen paikalla pysymättä jäämiseen ja sen tietoiseen yhden prosentin laskuun johtaa tämä ja sillä ei pysty selittämään sitä tosiasiaa ja sitä faktaa että näiden etuuksien varassa olevien ihmisten ostovoima tällä hallituskaudella tulee laskemaan kuudella prosentilla näiden riippumattomien selvitysten mukaan sitten jos me ajattelemme että olisi pitänyt tämä ottaa huomioon silloin tietenkin olisi valittu erilainen verovipu nythän tällä verovivulla joka otettiin lähtökohta on se että kun kaikille prosentuaalisesti samalla tavalla jaetaan niin kaikkein suurituloisimmat hyötyvät siitä useilla sadoilla jos ei tuhansillakin euroilla vuodessa kun kaikkein pienituloisimmat ihmiset myös palkkatyössä olevat tienaavat tällä samalla veronkevennyksellä ostovoiman tukemiseksi paljon paljon vähemmän eli tämä ostovoiman vaaliminen ei valitettavasti pidä paikkaansa se oli minulle suuri pettymys koska sitä olisi voinut verotuksella kuitenkin ohjata mutta siinä päätettiin nyt pelastaa suomen kaikkein suurituloisimmat koska heillähän rankinta on tällaisena vaikeana aikana ja tämä tietenkin oli niin kuin tiedätte

ministerille arvoisa puhemies kiitoksia kun puhemies kantaa huolta kotimatkasta ensinnä edustaja kiljusen esiin nostamat asiat näistä työttömien haastatteluista ne ovat varmasti nyt ehkä enempi siellä ministeri lindströmin tontilla mutta kuten todettu on yhtymäkohtia on meidän kahden

ministeriöiden asioitten välillä se että työttömiä nyt haastatellaan kolmen kuukauden välein kyllä minä haluan ajatella kuitenkin suomalaisesta viranomaistoiminnasta siinä mielessä semmoista ihan positiivistakin että siinä olisi semmoinen elementti että pidetään huolta ihmisistä heidät kohdataan kasvokkain että sähköistä asiointia pelkästään tai se väli ei olisi pidempi mutta minä olen ymmärtänyt korjatkaa nyt jos tämä on väärin että muistaakseni norjassa tai oliko joku muu pohjoismaa se haastattelujen tai siis tapaamisten väli on jopa lyhyempi tai se on jotenkin kontrolloidumpi tai onko se elementti olemassa sitten siitä kontrollista en tiedä

haluaisin todeta senkin että meillä on myös tutkittua tietoa pitkäaikaistyöttömien haasteellisista elämäntilanteista ja sitä tutkimustietoa kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi esimerkiksi työterveyslääkäri raija kerätär kerätär on tehnyt väitöskirjan jossa katsotaan tämmöistä monialaista työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointia pitkäaikaistyöttömällä että tätä tätä tutkimustietoa sitten soisin heille mutta sitten vielä noista kannustinloukuista kun ne tulivat tässä esiin totta kai kannustinloukkuja täytyy perata läpi minusta se on ihan keskeinen osa hallitusohjelmaa se on kirjattu että kannustinloukut käydään läpi ja se liittyy myös siihen että normeja puretaan niin vaadittaessa toki normeilla on myös